iskut Israelia vastaan. Nehän ovat voimistuneet viime aikoina. Tässä suhteessa toivon, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni antavat hyvin selvän näkemyksen siitä, että me seisomme omien arvojemme takana. Me tuemme demokratiaa ja Israelia. Me myös sanomme selkeästi, että Jerusalem on jakamaton Israelin pääkaupunki. Se on historiallisesti sitä ja se on tänä päivänä sitä. Jos kahden valtion ratkaisu jonakin päivänä syntyy, se syntyy myös kunnioittaen historian tosiasioita.